arvoisa herra puhemies teen kokoomuksen lausumaehdotukset lausumaehdotukset

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viipymättä aidosti vaikuttaviin toimiin työvoiman tarjonnan lisäämiseksi huoltovarmuuden kannalta keskeisillä aloilla

eduskunta edellyttää että laittoman työvoiman käytön ehkäisemiseksi hallitus ryhtyy viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin jotta viranomaisille säädetään velvoite ilmoittaa työnantajalle työntekijänä olevan turvapaikanhakijan työnteko oikeuden päättymisestä nämä ovat kokoomuksen lausumaehdotukset ja ne tässä puheenvuorossa teen

tosiasiallisesti tähän vakavaan ongelmaan maataloudessa ja ja kasvihuone ja ja puutarhataloudessa puututa tämä koskettaa kaiken kaikkiaan noin tuhatta henkilöä ja asiantuntijat ovat aika laajasti todenneet että

pyydän että salissa olevat keskustelut siirtyvät ulkopuolella käytäviksi jos eivät liity tähän asiaan ja puheenvuoropyyntöihin sitten pyydän että noudatatte turvavälejä keskenään istuessanne salissa olkaa hyvä heinonen

todeta että todennäköisesti tällä voidaan muutamia muutamia henkilöitä saada ei tämä ole mikään ratkaisu tähän kausityövoimakysymykseen lähetekeskustelussa itse totesin että en ymmärrä sitä että henkilö joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen voisi saada tietyllä tavalla tällaisen vihreän kortin jäädä tekemään työtä minun mielestäni maastapoistamispäätöksen tulee olla jatkossakin johdonmukainen ja tarkoittaa henkilön pikaista poistamista maasta myös korona aikana nyt varsinkin kun tilanne on jo se että lennot näyttävät toimivan toimivan eri maista ainakin suomen suuntaan todennäköisesti ne saataisiin toimimaan täältä poispäinkin hallitushan on tehnyt päätöksen että noin yhdeksäntuhatta ulkomaalaista kausityöntekijää voitaisiin ottaa mutta minun tietoni mukaan vain vajaa yhdeksänsataa on tällä hetkellä tullut ja heistä noin seitsemänsataa on ukrainalaisia eli tässä puheet ja teot ovat karusti kyllä

kaiken kaikkiaan tänne suomeen aidosti saataisiin nyt tässä on käymässä niin että kun kevään toimet ovat jo jääneet monessa paikassa vajavaisesti hoidetuiksi niin jos tässä hallitus ei ryhdistäydy myös sadonkorjuu on jäämässä tekemättä arvoisa puhemies tuo sdp ryhmän ojentaminen vei sen verran puheaikaani että vielä lyhyesti totean että että tuoreet uutiset kertovat esimerkiksi siitä että marjan hinta tulee tänä syksynä nousemaan erittäin korkeaksi sen takia että ulkomaalaisia marjanpoimijoita ei esimerkiksi suomeen ole

arvoisa puhemies kyseessä on siis esitys joka on yksi niistä monista maahanmuuttopolitiikan helpotuksista ja kustannusten lisäyksistä joita hallitus on tämän koronaepidemian aikana tänne saliin tuonut ensi viikolla tulee lisää kunhan saamme valiokunnasta asian ulos

harhakuvitelmaan että keskustan maatalouden äänestäjä hyötyisi jotenkin tästä asiasta edellinen on poliittinen unelma josta on maallemme haittaa jälkimmäinen on yksinkertaisesti höpsöttelyä niinpä perussuomalaiset esittää että lakiehdotus hylätään koska ruokahuoltomme omavaraisuutemme ja maatalouden tilanne on perussuomalaisista oikeasti tärkeää esitän myös seuraavaa lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin joilla suomalaisen elintarviketuotannon riippuvuutta ulkomaalaisista kausityöntekijöistä voidaan tehokkaasti vähentää ja kotimaisen työvoiman saatavuutta maa metsä puutarha ja kalatalouden tehtävissä lisätä

arvoisa herra puhemies tämä laki koskettaisi ainoastaan ennen lain voimaantuloa jätettyjä hakemuksia tai ennen lain voimaantuloa hakemuksen jättäneitä henkilöitä ja koska muutamaan kuukauteen uusia turvapaikkahakemuksia ei käytännössä ole tullut ja koska tämä nykylain mukainen karenssi kestää pääsääntöisesti kolme kuukautta niin suurin osa siitä muutenkin pienestä joukosta jonka työllistymistä tällä lakimuutoksella halutaan edistää vapautuisi karenssista piakkoin tai on jo vapautunut nykyisenkin lainsäädännön puitteissa eli tällä ei ole käytännössä minkäänlaista vaikutusta me olemme tämän asian käsittelyn eri vaiheissa korostaneet sitä että tällaisen askartelun sijaan hallituksen pitäisi pyrkiä patistamaan töihin sitä monin verroin suurempaa turvapaikanhakijoiden joukkoa jolla on jo työskentelyoikeus puhumattakaan siitä vielä suuremmasta joukosta joka on saapunut maahan vuosien saatossa humanitaarisin perustein jolla on jo oleskelulupa ja siihen sisältyen työskentelyoikeus näiden henkilöiden parissa työllisyysaste on mitättömän surkea tärkeimmistä pakolaisten lähtömaista irakista afganistanista ja somaliasta tulleista henkilöistä alle promille työskentelee tällä hetkellä maatalouteen liittyvissä tehtävissä ei tästä ole ratkaisuksi ongelmaan sen sijaan tällä halutaan edistää sitä että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet saaneet henkilöt jäävät maahan ja tämä on linjassa vihreiden yleisen maahanmuuttoagendan kanssa pidemmittä puheitta arvoisa puhemies kannatan edustaja purran tekemää hylkäys ja lausumaesitystä
arvoisa puhemies aivan alkuun haluan kannattaa edustaja heinosen tekemiä kokoomuksen lausumaehdotuksia ja ehkä tuoda tähän keskusteluun vielä sen lisäksi että täällä on paljon puhuttu huoltovarmuudesta nimenomaan maatalouden ja puutarhojen osalta sen että huoltovarmuus koskettaa myös muita aloja esimerkiksi porvoon öljynjalostamon huoltoseisokki on nyt jouduttu kausityövoiman puutteen vuoksi jaksottamaan hyvinkin pitkälle ajalle ja tietenkin se keskeyttää silloin myös jalostamon toiminnan sen vuoksi tätä koko kysymystä kannattaakin katsoa huomattavasti laajemmin ja sen vuoksi tämä meidän ensimmäinen lausumamme jossa vaaditaan hallitusta ryhtymään toimiin vaikuttaviin toimiin työvoiman tarjonnan lisäämiseksi huoltovarmuuden kannalta keskeisillä aloilla on aivan olennainen toivon että hallitus ottaa kysymyksen vakavasti jotta niin maataloudessa kuin muilla huoltovarmuuden kannalta tärkeillä aloilla asia saadaan mahdollisimman

arvoisa puhemies nyt hyväksyttävänä oleva laki on osa sitä toimenpidekokonaisuutta jonka avulla saamme helpotusta koronaepidemian aiheuttamaan työvoimapulaan erityisesti marja ja ja vihannestiloilla tämä laki on siis pieneltä osaltaan tärkeä suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi kausityöntekijöitä on ollut vaikea saada tiloille epidemia aikana maatilat tarvitsevat nyt lainsäätäjiltä apua jotta suomalaisen ruuan tuotanto voidaan turvata myös poikkeusoloissa tämän lain tavoitteenahan on purkaa turvapaikanhakijoiden karenssit niin että suomessa turvapaikkapäätöstä odottavat turvapaikanhakijat pääsevät töihin akuutista työvoimapulasta kärsiville kausityövoimaa käyttäville aloille maa metsä puutarha ja ja kalatalouden työtehtäviin esitys on saanut kiitosta maatalousyrittäjiltä esimerkiksi lappeenrannassa missä toimii valtion vastaanottokeskus konnunsuolla lappeenrannassa yrittäjät ja vastaanottokeskus ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo etukäteen kartoittaakseen sopivia ja halukkaita työntekijöitä tiloille töihin kartoitusten pohjalta on havaittu että monilla turvapaikanhakijoilla on korkea motivaatio tehdä on siis pelkästään järkevää laajentaa turvapaikanhakijoiden työntekomahdollisuuksia aikana jolloin maatilat tarvitsevat lisätyövoimaa jotta suomalainen ruuantuotanto voidaan turvata tämä nyt käsittelyssä oleva väliaikainen lakiesitys on hyvä kahdensuuntaisesti useammat turvapaikanhakijat saavat näin mahdollisuuden työskennellä toimettomuuden sijaan ja maatalousyrittäjät saavat helpotusta kausityövoimapulaansa kuten maa ja metsätalousvaliokunta toteaa lausunnossaan vaikka esityksellä ei yksinään arvioida olevan suurta merkitystä koko maan työvoimatilanteeseen sillä voi olla yksittäisille alan toimijoille suurikin merkitys siksi tämäkin keino kannattaa ottaa käyttöön arvoisa puhemies hallintovaliokunta pitää maa ja metsätalousvaliokunnan tavoin välttämättömänä että koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa kaikkien lakiehdotuksessa tarkoitetuilla toimialoilla työskentelevien kausityöntekijöiden olosuhteisiin työsuojeluun ja työturvallisuuteen sekä niiden valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota edelleen valiokunta tähdentää että lisäkeinoja ja toimenpiteitä työvoiman varmistamiseksi huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille on välttämätöntä edelleen selvittää

arvoisa puheenjohtaja kausityövoiman merkitys on suomessa erittäin tärkeä ja sen takia tietenkään vaikka tämä nyt on ulkomaalaislain tilapäinen muuttaminen kovin paljonhan tämä ei varsinaiseen ongelmaan tuo ratkaisua mutta on erittäin hyvä että tämä asia on noussut esille tämä maatalouden ja myös metsätalouden kausityövoiman merkitys sen takia että suomessa oman näkemykseni mukaan pitäisi määrätietoisesti pyrkiä nostamaan nimenomaan käsillä tehtävän työn arvostusta se kuvastaa jotakin että nämä maatilat kasvipuutarhat ja muut eivät ole saaneet työvoimaa vaikka työvoimareserviä meillä kyllä on mutta mitä tulee tähän itse ongelmaan niin on siinä muitakin asioita ollut ikään kuin haitallisia koska aikaisempina vuosina nämä työntekijät esimerkiksi ukrainasta tulleet ovat olleet aika vakioituja ja samoilla tiloilla on ollut samoja työntekijöitä joka vuosi on sama ongelma että tilat eivät voi vaihtaa työntekijöitä ja byrokraattiset ongelmat ovat isoja eli tähän pitäisi jatkossa kiinnittää huomiota koska tämä kausityövoima on suomessa niin kuin euroopassakin

arvoisa puhemies viime kaudella hallitus alkukaudella kun perussuomalaiset oli hallituksessa teki kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan ne tehtiin perustuslakivaliokunnan yksimielisellä tuella ja jo silloin esimerkiksi vihreiden riveistä kuului että tämä ei ole ihmisoikeusmyönteistä politiikkaa vaikka esimerkiksi perustuslakivaliokunta oli todennut että nämä ovat ihmisoikeussopimuksen mukaisia nyt kuten edustaja purra toi esille tässä koronan varjolla tuodaan ideologisia esityksiä samassa vanavedessä samaan aikaan puhutaan puhutaan siitä että meidän tulisi jatkossa saada maatiloille ja metsä ja puutarha ja kalatalouden piiriin ihmisiä mietin sitä että miten se parantaa esimerkiksi näitten maatilojen arvostusta että me ajattelemme niin että me lähdemme siitä että esimerkiksi meillä laittomasti maassa olevat henkilöt ovat siellä töissä ei se ole mikään pysyvä ratkaisu se on oikeastaan aika absurdi ratkaisu olen monesti pohtinut sitä että meillä on oikeusvaltio josta moni täällä haluaa puhua ja yleinen lainkuuliaisuus ja suomalaiset ovat melko lainkuuliaista porukkaa niin kuin huomasimme esimerkiksi hallitusten suositusten pohjalta moni ihan suositusten pohjalta toimi arjessaan järkevällä tavalla ilman että jouduttiin tiukkoja määräyksiä kaikessa ottamaan käyttöön miten tämä vaikuttaa yleiseen lainkuuliaisuuteen on olemassa ryhmä jolle todetaan että no sinulla on maastapoistamispäätös mutta ei sinun sitä tarvitse noudattaa koska meillä on suomessa tämmöinen järjestelmä että meillä on ihmisiä joiden ei tarvitse noudattaa lainvoimaisia päätöksiä ajattelen nyt että esimerkiksi itse saisin päätöksen tai kuka tahansa muu että tuomioistuimesta tulisi lainvoimainen päätös että joudut maksamaan x euroa voiko voiko tässä kieltäytyä ja sanoa että en minä maksa kuule kyllä sinä vaan maksat eli täytyisi vähän miettiä miltä tämä näyttää ja kuulostaa ja tuntuu meillä kuitenkin samaan aikaan tässä koronan ohella tapahtuu kaikenlaista hallituksessa on valmistelussa turvapaikanhakijoiden oikeusavun parantaminen joka viime kaudella saatiin saatiin pois sieltä lainsäädännöstä siinä mielessä että ei tule olla mitään ryhmää jolla on paremmat oikeudelliset oikeudelliset edellytykset saada oikeusapua meillä on lisäksi tämä al hol tilanne tänne meille tulee tällä hetkellä ihmisiä ja ja erityisesti aikuisia ihmisiä vaikka meillä on tosi tiukka taloudellinen tilanne kannatan lämpimästi tätä perussuomalaisten lausumaa ja toivoisin että kehittäisimme sitä maaseudun ja maaseututyön arvostusta muun muassa ottamalla sen kouluun oppiaineeksi tai kannustamalla taloudellisesti ottamaan työtä työtä vastaan tämä ei nyt ehkä ole ihan se paras mahdollinen tapa mutta tietysti tämä toteuttaa vihervasemmiston ideologiaa

arvoisa puhemies ensinnäkin kannatan näitä kokoomuksen lausumia joita tässä on toki jo jo kannatettukin mutta lähinnä pyysin pyysin tämän puheenvuoron perussuomalaisten puheenvuorojen johdosta täytyy sanoa että

se minun mielestäni on kyllä hyvä tunnustaa että tämän ehdotuksen vaikutus on kaikkinensa marginaalinen ja minunkaan oikeustajuuni ei mahdu se että jos on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen niin sitten on oikeus tehdä töitä kyllä silloin ollaan maasta poistumisen linjoilla mutta muuten on kyllä ihan mahdoton ymmärtää tätä perussuomalaisten argumentointia tässä työperäisen maahanmuuton asiassa koska tehän ette vastusta pelkästään turvapaikanhakijoiden työntekoa vaan myöskin myöskin näitten ulkomailta tulevien kausityöntekijöiden tuloa maahan jos olen oikein ymmärtänyt no se on hyvä jos siellä on kehitystä tapahtunut tähän asiaan liittyy esimerkiksi se mistä olemme aikaisemminkin täällä puhuneet myös edustaja halla ahon kanssa että helsingin sanomat teki erinomaisen erinomaisen kuvauksen siitä mitä on arki siellä siellä marjatilalla halikkolaisella yhdellä suomen siinä kävi ilmi että siellä tarvitaan suomalaisia työntekijöitä siellä tarvitaan turvapaikanhakijoita ja siellä tarvitaan ennen kaikkea näitä ukrainasta tulleita kausityöntekijöitä jos ei niitä siellä ole niin marjoja ei myöskään tule haluaisin ehkä teille vielä sen sanoa että kun tässä edustaja eestilä sanoi erittäin hyvin että että saksassa oliko niitä kahdeksankymmentätuhatta näitä näitä kausityöntekijöitä niin onko teidän viestinne suomalaisille sitten se että kotimaista marjaa ei tarvita koska tänne ei kausityöntekijöitä kaivata no sitähän te tarkoitatte koska ei ei niitä marjoja tule jos ei ole työntekijöitä onko teidän viestinne se että ostakaa sitten vaikka saksalaista marjaa kun siellä ovat kausityöntekijät tehneet sen muualla

herra puhemies nyt vaikutti vähän siltä että edustaja satonen oli jo perjantaitunnelmissa ja ja keskittyi aivan muuhun kuin tähän esitykseen mutta kun marjoista puhuttiin niin happamia sanoi kettu mitä tulee tähän suomalaisten työllistymiseen marjatiloille ja ja muille niin monestihan kysymys on palkasta ymmärrän kyllä vallan hyvin tämän että sinne tarvitaan lisää työntekijöitä ja muita mutta tässä esityksessä ei nyt kuitenkaan siitä lainkaan keskustella monesti on niin että maahanmuuttajina suomeen tulevat saavat asunnon saavat erilaisia tukia saavat ruokaa ja sen sellaista missä suomalaiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa ei ei siellä halikossakaan matti möttönen saa vastaavia etuja kuin monelle muualta tulijalle annetaan sitten on tietenkin myös tämä ostovoima eli onhan se nyt aivan erilaista sitten jos tulet vaikka thaimaasta kuin vaikka sieltä halikosta monesti myös nämä työntekijät ovat pitkään tehneet tätä ja ovat ehkä ammattimaisempia kuin meillä kesään painottuvat tekijät eihän meillä sillä tavalla ammattilaisia voi ollakaan jotka ympäri vuoden tätä tekisivät täytyy ymmärtää nämä nämä yhtälöt mitä tulee tähän esitykseen niin täällä on jo mainittu että tällä ei ole kuin ehkä semmoinen promilleluokan vaikutus ja siihen keskeisin syy on se että maahanmuuttajat keskittyvät suuriin kaupunkeihin esimerkiksi täällä helsingissä on kyllä valtavat määrät maahanmuuttajia siitä huolimatta

eli täytyy ymmärtää nyt ettei tällä ole mitään tekemistä turvapaikkaprosessin kanssa eikä mitään tekemistä työllisyyden kanssa marjatiloilla tämä on aivan puhdasta ideologista politiikkaa edustaja heinonen mainitsikin tällaisen vihreän kortin ja siltähän se todellakin vaikuttaa että kun puolueiden värit vihreässä liitossa ja keskustassa ovat muutenkin samanlaisia niin niin näyttää samanlaista se politiikka olevan myös täällä eduskunnassa
kiitoksia nyt tilanne on sellainen että on viisi minuuttia aikaa istunnon päättymiseen ja neljä puheenvuoroa jotta tämä asia saataisiin käsiteltyä niin

arvoisa puhemies koetan olla nopea suuri valiokunta tosiaan odottaa esitys on varsin hyvä ja ja täällä käyty keskustelu happamista marjoista kuulostaa enemmän ideologiselta keskustelulta kuin tästä esityksestä puhumiselta muutama kommentti edustaja meren esille nostamiin asioihin kolmasosa viime vuonna kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista jotka hakivat työlupaa sai sen eli heillä on työvoimaviranomaisen puolto sille että heitä täällä suomessa tarvitaan töihin meillä kestävät meidän lupaprosessit sekä turvapaikkalupaprosessi että työlupaprosessi niin kauan että meillä on maassa ihmisiä joille on kehittynyt suomen kielen taito ja jotka ovat jo työllistyneet he ovat saattaneet saada kielteisen turvapaikkapäätöksen mutta odottavat työlupaa jolla saisivat sitä työtä jatkaa tämä mahdollistaa sen nyt yhdellä alalla tämän kesän ajaksi hyvin yksinkertainen ja ja tarpeellinen päätös

arvoisa puhemies edustaja hopsulle tiedoksi että mikäli nämä ihmiset olisivat työmarkkinoiden kannalta erittäin oleellisia niin he todennäköisesti hakisivat täältä ensimmäisenä työlupaa minkä jälkeen arvioidaan kuuluvatko nämä alat saatavuusharkintaan ja missä päin suomea jos kuuluvat niin sitten luonnollisesti tämä ei etene jos eivät niin he voivat jäädä maahan työluvalla mutta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita on jäänyt maahan muun muassa tällaisten siivousrinkien kautta niin se ei ole mitään muuta kuin keino kiertää turvapaikkalainsäädäntöä sitten edustaja satoselle tarkemmin tässä kyseisessä helsingin sanomien jutussa jutussa johon te olette nyt kaksi kertaa täällä salissa viitannut kerrotaan muun muassa niin että tämä työnantaja ei maksa näille työntekijöille niitä lisiä mitä hän väittää maksavansa

kokoomus on valiokunnassa esittänyt ja ollut myös huolissaan siitä että turvapaikkajärjestelmää ja lainsäädäntöä kierretään kierretään ja ja täytäntöönpanokelpoiset maastapoistamispäätökset jätetään huomiotta mutta itse asiassa teidän puheenvuoronne perusteella kokoomus ei kuitenkaan ole sitä mieltä

en usko että tämä on kiinni siitä että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet pääsevät pelloille mikäli te haluatte että suomalaisia ihmisiä kannustetaan ottamaan työtä vastaan osallistukaa sellaisiin toimenpiteisiin joilla tätä saadaan edistettyä se että nyt työttömyyskorvauksen suojaosa

arvoisa puhemies täytyy todeta että ulkomaalaislain väliaikainen muuttaminen on kohtalaisen raskas toimenpide tavoiteltuun hyötyyn ja päämäärään nähden mutta kun edustaja satonen mainitsi siitä missä määrin tätä ilmiötä on keski euroopassa niin toistan vielä ja minä luulen aika lailla oikeassa että saksassa ranskassa italiassa ja espanjassa tarvitaan vuosittain kahdeksansataatuhatta kausityöntekijää eli kausityöntekijät ovat euroopassa aivan normaali ilmiö ja ilman sitä työt eivät tulisi tehtyä ja ainakin itse arvostan näitä kausityöntekijöitä tulevat he sitten mistä maasta tahansa keski euroopasta tai ukrainasta suomeen totta kai me tiedämme että kyse on elintasokuilusta koska täällä hankittu rahan ostovoima siellä kotimaassa on sitä tasoa että epäilen että moni suomalainenkin lähtisi tekemään pellolle ja muualle töitä jos saisi viisitoistatuhatta tai kaksikymmentätuhatta euroa kuukaudessa palkkaa

vain tietyt työt tahtovat jäädä tekemättä ja ne sitten tehdään sillä työvoimalla jota on saatavissa tavalla tai toisella ja niinhän se on käynyt suomessakin oma puheenvuoroni toi esille yhden asian mitä itse pidän tärkeänä että suomalaisessa yhteiskunnassa pitää merkittävällä tavalla nostaa käsillä tehtävän työn arvostusta koska nekin työt täytyy jonkun tehdä ja se on vain osittain palkkakysymys osittain se liittyy kulttuuriin ja työn tekemisen arvostukseen ja se on todella muuttunut kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden aikana suomessa eli ainakin itse ikään kuin käsityöammatin harjoittajana arvostan myös käsillä tehtävää työtä ja toivon että myös yhteiskunnassa tämä arvostus nousee